Arvoisa oikeusasiamies Diamandoros, ensiksi haluan kiittää teitä työstä, jota olette tehnyt, se on arvokasta.

Mutta te olette saaneet aikaan ja yhteistyö on ollut hyvä, kiitoksia siitä.

Pankkien ja jäsenvaltioiden ongelmia on salailtu, ja tämä on johtanut entistä pahempaan kriisiin. Nyt tarvitaan korjauksia parempaan sekä hyvässä hallinnossa että avoimuudessa, niin että tällainen ei enää toistu.

Avoimuus lisää luottamusta, ja samalla kaikkiin ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa. Nyt ei niin tapahtunut eikä pystytty.

Kiitoksia työstänne ja terveyttä tuleville vuosille!